ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia edustaja mirja vehkaperä on pyytänyt vapautusta liikenne ja viestintävaliokunnan jäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa

pyyntöä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia mirja vehkaperä pyytää vapautusta sivistysvaliokunnan varajäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia edustaja mirja vehkaperä pyytää vapautusta ympäristövaliokunnan jäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia arto pirttilahti pyytää vapautusta lakivaliokunnan jäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja ja terveysvaliokuntaan

arvoisa puhemies kela on kertomusvuonna toteuttanut hyvin toiminta ajatustaan olla elämässä mukana ja muutoksessa tukena kansaneläkelaitos on eduskunnan valvonnassa oleva itsenäinen sosiaaliturvalaitos ja kelan valvontaa hoitavat eduskunnan nimeämät valtuutetut ja heidän valitsemansa tilintarkastajat nyt käsittelyssä oleva kertomus on kertomus joka lain mukaan annetaan eduskunnalle vuosittain ja ja tämä käsittelyssä oleva kertomus käsittelee vuotta

tämä kertomus on edellisten kelan valtuutettujen kaudelta tämän kauden uudet valtuutetuthan valittiin kesäkuussa aivan aluksi haluan todeta että maamme heikosta taloudellisesta tilanteesta ja myöskin osin kelassa olevista historiallisista uudistuksista ja muutoksista johtuen työpaine kelassa on ollut kova mutta tiivistettynä voi sanoa että kela on selvinnyt vaativassa tilanteessa hyvin kela saavutti hakemusten läpimenoaikatavoitteet valtaosin huolimatta siitä että työttömyysturva ja asumistukihakemusten määrä kasvoi huomattavasti myös toimintakulut pysyivät kertomusvuonna kertomusvuonna kurissa valtiontalouden sopeuttamistoimenpiteitä kohdistuu tietenkin myös kelaan ja toimintamenoja on supistettu vuodesta kaksituhattaviisitoista alkaen siten että säästö on viisitoista miljoonaa euroa vuodesta kaksituhattakuusitoista lähtien mutta säästöjä on tehty ennakoivasti jo kertomusvuonna ja talouskuria jatketaan kelan palveluverkkoon kuului vuoden päättyessä kaksikymmentäneljä vakuutuspiiriä ja satakahdeksankymmentäkuusi toimistoa ja kelan palveluksessa on noin kuusituhatta henkilöä se mikä on hyvä todeta on se että henkilöstön työhyvinvoinnin tunnusluvut pysyivät hyvällä tasolla ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen panostettiin kelan hoitaman sosiaaliturvan etuusmenot olivat yhteensä neljätoista miljardia euroa ja on olennaista todeta että etuusrahastojen tuotot olivat noin neljätoista miljardia ja ne lisääntyivät edellisvuodesta noin neljä prosenttia kelan tehtävistä voi todeta sen että perustoimeentulotuki siirtyy kelan vastuulle vuoden kaksituhattaseitsemäntoista alussa ja kelassa on aloitettu uuteen tehtävään valmistautuminen tietojärjestelmiä rakentamalla tyytyväisyys kelan palveluihin on yleisesti ottaen hyvällä tasolla ja on hyvä todeta että yhä useampi kelan asiakkaista hoitaa asiointinsa verkossa verkossa ja hakemuksista jo yli puolet tehtiin verkossa kohti uutta kelaa ohjelma saatiin päätökseen toimintakertomusvuonna ja olennaista on todeta että ohjelman hankkeet tähtäsivät ennen kaikkea asiakaspalvelun parantamiseen kelan kanta palvelut yksikkö toteuttaa ja kehittää sosiaali ja terveydenhuollon valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita yhteistyössä thln kanssa eduskunnan usein keskustelema asia taksimatkojen suorakorvaushanke sitä laajennettiin kertomusvuoden aikana koko koko maahan ahvenanmaata lukuun ottamatta ja matkojen yhdistelyllä säästettiin kertomusvuoden aikana noin kymmenen miljoonaa euroa

totean vielä että kela on mukana kansallisessa kestävän kehityksen työssä jonka edistymistä on seurattu eri mittareilla vuoden aikana yksi keskeinen mittari on hiilijalanjäljen laskenta hiilijalanjälki on pienentynyt joka vuosi seurannan aloittamisesta lähtien muun muassa lentomatkustamisen vähenemisen myötä samoin myös matkojen yhdistämisellä ollaan voitu säästää ja vähentää ekologista jalanjälkeä ja noin kuusi pilkku viisi miljoonaa ajokilometriä on vähemmän arvoisa puhemies aivan lopuksi totean muutaman sanan kelan hallinnon uudistamisesta ja kelan tulevaisuudesta kelan aluehallinnon neljäkymmentä vuotinen historia päättyi kun aluekeskukset ja kelan organisaatio muuttui kaksiportaiseksi aluekeskusten henkilöstö sijoittuu nykyisin uusiin työtehtäviin muualla kelassa mutta ketään tämän muutoksen pohjalta ei irtisanottu totean vielä että sote uudistus vaikuttaa suuresti kelan toimintaan tulevaisuudessa ja siihen on valmistauduttu organisoimalla toiminta viiteen vakuutuspiiriin ensi vuoden alusta lähtien mutta on hyvä todeta että tuo vakuutuspiiriuudistus ei tule muuttamaan kelan toimistoverkkoa vaan se vaikuttaa lähinnä kelan ratkaisutoiminnan organisoitumiseen eli kelan ja kuntien välinen yhteistyö jatkuu entiseen tapaan eri paikkakunnilla eikä tämä uudistus myöskään vaikuta kelan toimihenkilöiden työpaikkojen sijaintiin arvoisa puhemies aivan lopuksi totean näin uutena valtuutettujen puheenjohtajana että kun tämä kertomus menee sosiaali ja terveysvaliokuntaan erityisesti toivon eduskunnalta ja sosiaali ja terveysvaliokunnalta näkemyksiä siitä kuinka tämä kertomusmalli palvelee eduskunnan seurantatehtävää ja mitä kehittämistä tässä on

vaativassa tilanteessa hyvin kolme vuotta jatkunut kohti uutta kelaa ohjelma on saatu päätökseen on viety onnistuneesti läpi suuri määrä kehittämishankkeita ja uudistuksia jotka parantavat palvelua ja lisäävät toiminnan tehokkuutta esimerkiksi selkeämmät asiakaskirjeet mahdollisuus lähettää hakemusten liitteitä verkossa ja ajanvarauspalvelun käyttöönotto ovat uudistuksia joiden on kerrottu näkyvän entistä sujuvampana asiakaspalveluna yhä useampi kelan asiakas hoitaakin asiointinsa verkossa kelassa on tehty myös tutkimustyötä tutkimustyön keskeisiä teemoja olivat toimeentulotukeen liittyvä tutkimus sairausvakuutuksen tulevaisuus omaishoidon tukeminen työelämään osallistumisen vahvistaminen maahanmuuttajien integroituminen sekä kelan järjestämän kuntoutuksen kohdentumisen ja vaikutusten arvioiminen

henkilöstömäärät ovat kuitenkin vähentyneet ja sijaisia ja määräaikaisia työntekijöitä on käytetty vähän henkilöstön jaksamista on aina hyvä seurata se on hyvin tärkeää myös tulevaisuudessa kelaa katsellen

arvoisa rouva puhemies olen ollut kelan valtuutettu noin kahdeksan vuotta ja ja täytyy sanoa että olen ollut erittäin tyytyväinen kelan toimintaan näiltä osin vaikka ne viestit jotka kansalaiset tuovat kelan toiminnasta ovat yksittäisiä epäkohtia pitää puuttua ja sitä vartenhan myös muun muassa kelan valtuutetut toimivat kansaneläkelaitos elikkä kela huolehtii suomessa asuvien ihmisten sosiaaliturvasta eri elämäntilanteissa kelan toiminta ajatuksena onkin elämässä mukana muutoksissa tukena yleisesti voidaan todeta että kelan toimintaa ohjaa erittäin paljon yhteiskunnan yleinen tilanne suomen valtiontalous on ollut alijäämäinen vuodesta kaksituhattayhdeksän alijäämä kuntataloudessa on jatkunut jo vuodesta kaksituhattayksi talouskehityksen on arvioitu jatkuvan vaikeana vielä vuosia työttömyyden kasvu on jatkunut pitkään mikä puolestaan on vaikuttanut siihen että erilaiset kelan etuusmenot ovat kasvaneet vuosi vuodelta vuosi toisensa jälkeen näin tapahtui myös vuonna kaksituhattaneljätoista julkisen talouden sopeuttamistoimet sopeuttamistoimet ovat vaikuttaneet myös rakenteellisiin muutoksiin kuntien tehtäviä on siirretty kelan hoidettavaksi kuten elatustuki ja vammaisten tulkkauspalvelu eduskunta on myös päättänyt että toimeentulotuen perusosa siirtyy kelan maksettavaksi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista

hallitus murentaa näin kelan perusrahoitusta kysynkin hallitukselta miten tämä puuttuva osa kelan rahoituksesta rahoitetaan me emme saa heikentää ihmisten oikeutta saada perusturvaa me emme saa riskeerata ihmisten oikeuksia saada heille kuuluvia etuuksia kyse on pienituloisista sairaista eläkkeensaajista työttömistä sekä niistä työssä käyvistä ihmisistä jotka tarvitsevat työterveydenhuoltoa arvoisa puhemies olisin toivonut että täällä olisi ollut joku ministereistä vastaamassa tähän tärkeään kysymykseen tähän varmasti palataan vielä arvoisa puhemies toinen asia jota

me tulemme kansanedustajina seuraamaan on tutkimus jota kansaneläkelaitos tekee joka on ollut erittäin tärkeää ja ja tukenut myös meidän kansanedustajien työtä monessa asiassa tutkimustyön keskeisiä teemoja olivat muun muassa toimeentulotukeen liittyvä tutkimus tämä on hyvin akuutti meille kansanedustajille tämä tieto kun me teemme toimeentulotukeen liittyviä päätöksiä tulevaisuudessa sairausvakuutuksen tulevaisuus josta äsken puhuin omaishoidon tukeminen tukeminen työelämään osallistumisen vahvistaminen maahanmuuttajien integroituminen sekä kelan kuntoutuksen kohdentuminen ja siihen liittyvät arvioinnit

myös kelan hoitaman toimeentuloturvan riittävyydestä ja kelan asiakkaista sekä perusturvan ja toimeentulon varassa elävien ihmisten elinoloista köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjäytymisestä suomessa tähän liittyy jatkossa myös muun muassa eläkkeensaajien asumistuki indeksit ja sairausvakuutukseen liittyvät korvaukset toivottavasti tätä selvitys ja tutkimustyötä tehdään myös jatkossa koska se on meille erittäin tärkeää perustietoa kun me käsittelemme muun muassa tulevan syksyn aikana budjettia en lähde purkamaan niitä teille tällä hetkellä tarkemmin koska ne ovat saatavissa toimintakertomuksessa liitteenä mutta toivon että te voisitte perehtyä niihin koska siitä me voimme saada kaikki lisää hyvää informaatiota asioitten käsittelyyn

kiljunen kävi läpi tuossa kelan isoa kuvaa rahaa mistä sitä tulee mihin sitä käytetään ja myöskin sivusi sitä keitä kelan asiakkaina aivan totta että kelan asiakkaina on paljon sellaisia henkilöitä jotka eivät itse pysty valvomaan omien oikeuksiensa toteutumista on paljon iäkkäitä ihmisiä vammaisia sairaita henkilöitä kysynkin kun täällä kuitenkin on niitä kansanedustajia jotka asian päällä ovat onko kelassa valtuutettujen kesken tai sitten kelassa ylipäätään keskusteltu siitä kuinka nämä asiakkaat pystyvät selviytymään esimerkiksi takaisinperintätilanteessa itsellä tulee mieleen inarista tapaus jossa muistisairas henkilö oli aiemmin voinut käydä oulussa hoidossa ja hänelle oli ne matkat korvattu mutta ilman mitään ennakkovaroitusta asiakas kuvitteli että entiset oikeudet jatkuvat käynnistettiin tämän vuoden aikana takaisinperintä asiakkaalla kuitenkin oli ihan luottamuksensuojaankin perustuen täysi syy ja oikeus olettaa että hänellä on entiset oikeudet ja nyt häneltä peritään sitten useampaa tuhatta euroa takaisin

rouva puhemies edustaja kiljunen oli huolissaan siitä että kun näitä sosiaaliturvamaksuja muutetaan ja sitä kautta kelan tätä kautta saama rahoitus vähenee niin se uhkaa erilaisten pienituloisten ihmisten oikeutta saada näitä etuuksiin kuuluvia suorituksia edustaja kiljusen huoli on luonnollisesti täysin aiheeton sen mitä työtön tai sairas tai vammainen ihminen saa kelalta määrittelee eduskunta eri lakien mukaan ja ja lakeja säätäessään eikä saada näiden etujen mukaisia korvauksia kelalta vaikuta sitä eikä tätä se miten se kelan rahoitus järjestetään kuinka paljon tulee näistä sosiaaliturvamaksuista ja kuinka paljon tulee esimerkiksi suoraan valtion budjetin kautta kaikkein eniten pitkän päälle kelan rahoitusta ja koko suomalaisen yhteiskunnan rahoitusta uhkaa se jos meillä työttömyys jatkaa kasvuaan näillä hallituksen toimilla pyritään luonnollisesti työllisyyden parantamiseen

puhemies näin me tietysti toivomme että käy koska laillahan me säädämme sen mitä kela tekee mutta sen käytännön prosessin kautta on on tullut riskitilanteita joissa tämä rahoituksen jatkuvuus ei ole toiminut toivotulla tavalla toinen asia jonka

tämä hallituksen päätös helpottaa yksityisen työnantajan sotumaksuja on se että se asettaa julkisen työnantajan sekä yksityisen työnantajan eriarvoiseen asemaan tällä päätöksellä yksityiset työnantajat hyötyvät noin yhdeksänsataaviisikymmentä miljoonaa euroa ja sitä kautta heidän sotumaksunsa pienenee mutta julkisen sektorin sotumaksut säilyvät entisellään sitä kautta hallitus eriarvoistaa eri työnantajat riippuen siitä onko kyse julkisesta työnantajasta vai yksityisistä työnantajista tämä on hallitukselta myös sitä eriarvoistavaa politiikkaa

arvokasta että käymme keskustelua kansaneläkelaitoksen toiminnasta on myöskin arvokasta se että käymme yleisesti keskustelua tästä valtion taloudellisesta tilanteesta ja meidän työllisyyskehityksestä aivan selvää tietenkin on että olennaista on se että suomalaisilla on työtä ja sitä kautta verotuloja jota kautta sitten rahoitetaan myöskin nämä etuudet joita joita kansaneläkelaitos toimeenpanee on hyvä että näitä näkökohtia tästä rahoituksesta nostetaan täällä kelan valtuutettujen aikaisempi varapuheenjohtaja nosti nämä asiat me keräämme tässä myöskin sosiaali ja terveysvaliokuntaan jossa tämä kertomus on kuultavana niitä asioita joita sitten siellä syvemmin voidaan käydä läpi täällä oli takaisinperinnästä huoli ja se on asia jota pitää katsoa tämänkin keskustelun pohjalta me uudet kelan valtuutetut katsomme mitä asioita erityisesti siellä valtuutettujen kokouksessa sitten käydään mutta toivon tässä keskustelussa myöskin puheenvuoroa tästä kertomuksen muodosta on erittäin vastuullinen tehtävä valvoa neljäntoista miljardin käyttöä vastaako tämä sitä tarkoitusta että tästä saa sen näkemyksen mitä mitä kelassa on toimintakertomuksen vuoden aikana tehty

puhemies edustaja mustajärvi otti esille hyvin tärkeän kysymyksen elikkä nämä inhimillisesti hirveän ikävät takaisinperintätilanteet ja kysyi onko kelan valtuutettujen keskuudessa tai valiokunnassa ollut asiasta keskustelua olen itse aivan tuore kelan valtuutettu joten en osaa sanoa mitä tästä aikaisemmin on keskusteltu mutta ainakin valiokunnassa on kiinnitetty kiinnitetty asiaan huomiota

arvoisa rouva puhemies täällä on kelan valtuutettuja ja varmasti asiantuntijoita paikalla ja itseäni hieman ihmetyttää eräs asia johon toivoisin saavani tukiopetusta nimittäin kun perustoimeentulon maksatus ja laskenta siirtyy onko se alkaen sitten kelalle ja kunnilla on on kuitenkin lisääntynyt vastuu viisikymmentä viiva seitsemänkymmentä prosenttia pitkäaikaistyöttömyydestä niin minun mielestäni tämän työllisyyden ikään kuin esille ottamisen pitäisi aina olla prioriteetti ja toinen on että byrokratia ja kaikki toiminnot pitäisi aina pyrkiä hoitamaan yhden luukun kautta voitteko vähän selventää miten tämä yhteistyö nyt tulee pelaamaan kelan ja sitten kunnan sosiaalityöntekijöiden kanssa ja pidättekö realistisena sitä että tästä toiminnasta todella kuntasektorilla aiheutuu kahdeksankymmenen miljoonan säästöt mitenkä te te olette tätä asiaa käsitelleet

puhemies tämä kysymys herätti hyvin paljon keskustelua viime kaudella myöskin sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja täytyy sanoa että että kyllä kannoimme huolta siitä miten miten apua tarvitsevien pienituloisten kansalaisten moninaiset asiat tulevat sitten tulevaisuudessa hoidetuiksi kun toimeentulotuen perusosa siirtyy kelaan valiokunta lausui lausui tuolloin että me pidämme välttämättömänä sitä että että seurataan sitä saavatko henkilöt tulevaisuudessa sitten riittävästi tätä sosiaalista tukea kelan ja sosiaalitoimen yhteistyönä ja sinne lakiinhan kirjattiin kyllä kyllä näitä menettelyitä kuinka henkilöt jotka toistuvasti tai pitkäaikaisesti tarvitsevat tätä

sitten jatkossa saavat kaiken sen moninaisen avun jota tarvitsevat sosiaalitoimesta mutta tätä on todellakin tarpeen seurata
vastauspuheenvuoroja ovat pyytäneet edustajat salonen sarkkinen tolppanen ja sarkomaa niiden jälkeen joudumme keskeyttämään täysistunnon suuren valiokunnan kokouksen vuoksi
arvoisa puhemies kelan valtuutetut muuttivat tätä kertomusta edellisen eduskunnan ja sosiaali ja terveysvaliokunnalta saamansa palautteen perusteella ja nyt tänne onkin lisätty paljon tärkeää tietoa jota viimeksi kansanedustajat

on kyllä merkittävä vaikutus siihen mitä se siellä eläkkeensaajan elämässä ja taloudessa sitten tarkoittaa pyytäisinkin että joku hallituksesta kertoisi kumpi summa nyt on kyseessä

arvoisa puhemies tästä takaisinperinnästä vielä kela on tehnyt sellaisen muutoksen toiminnassaan että enää ei voi maksusuunnitelman perusteella maksaa takaisin liikaa maksettuja sosiaalietuuksia mikäli henkilön tulot ovat alle toimeentulotuen perusosan se johtaa siihen että että nämä liikaa maksetut etuudet menevät ulosottoon ja sitä myötä yleensä

syntyy maksuhäiriömerkintä pitäisi olla mielestäni mahdollista että että maksusuunnitelman nojalla myös vähävaraiset ihmiset pystyvät maksamaan näitä liikaa maksettuja etuuksia takaisin koska luottotiedottomuus on valtava tragedia ihmiselle ja myös kannustinloukku työllistymisen kannalta ja aiheuttaa ihmisille syrjäytymistä joten toivoisin että kelan uudet valtuutetut kiinnittävät tähän asiaan huomiota ja tätä kelan sinällään hyvää tarkoittavaa ohjeistusta voitaisiin ehkä uudelleen tarkastella

ensinnäkin tähän eläkeläisten asumistukeen nyt täytyy muistaa se että kun edellisen kerran eläkeläisten asumistukea muutettiin silloin siinä kävi niin että eläkeläisten asumistukea määriteltäessä siihen otettiin huomioon heidän omaisuutensa tätä ei huomioida yleisen asumistuen puolella eli jos eläkeläisellä on pientä omaisuutta olemassa niin yleisen asumistuen puolella hän on oikeutettu asumistukeen vaikka eläkeläisten asumistuen puolella ei olisi ollut oikeutettu asumistukeen

sitten jos asumisen kulut ovat kolmesataakahdeksankymmentä euroa yleisen asumistuen puolella asumistuki oli kaksisataakahdeksankymmentä euroa ja eläkeläisten asumistuen puolella satayhdeksänkymmentä euroa eli tässä kohdassa eläkeläisten puolella tulee yhdeksänkymmentä euroa lisää täytyy muistaa että asumistuki ei määräydy tässä maassa yleisen asumistuen puolella hinnasta vaan neliöistä

arvoisa puhemies tästä kela siirrosta totean vielä sen että sen valmistelu on aloitettu kelassa valmistellaan tietojärjestelmiä mutta se siirto on kovin moninainen kun katsoo sitä mietintöä jonka sosiaali ja terveysvaliokunta valmisteli niin siinä on todella monia huolenaiheita joihin myöskin tuossa eräässä puheenvuorossa kiinnitettiin huomiota tiedän että siinä on iso ponnistus ja on vielä arvioitava tarvitaanko tässä muita lainsäädännöllisiä muutoksia että päästään siihen tavoitteeseen erityinen huoli on siitä saavatko ne henkilöt jotka erityisesti apua ja tukea tarvitsevat sen avun ja tuen jatkossa myöskin pitää muistuttaa siitä

pääministeri sipilän hallitusohjelman kirjauksesta eli hallitus uudelleenarvioi kuntien tehtäviä ja velvoitteita niin että julkisen talouden menot eivät lisäänny täällä on myöskin toimeentulotukilain uudistaminen eli tämä asia on työn alla mutta selvää on että kelan valtuutetut seuraavat tätä tiiviisti

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle viidestoista yhdeksättä